Sen suurimpia poliittisia haasteita on tällä hetkellä säilyttää maan yhtenäisyys ja torjua terrorismi. Viime kuukausina ääri islamilainen Boko Haram liike on tehnyt väkivaltaisia siviileihin, hallintorakennuksiin ja kirkkoihin kohdistuneita pommi iskuja.

Kristittyihin kohdistuvien väkivaltaisten iskujen tarkoituksena on kiristää muslimien ja kristittyjen välejä sekä saada Nigerian nykyjohto näyttämään kyvyttömältä maan yhtenäisyyden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.

Valtavat työttömät syrjäytyneet nuorisojoukot Pohjois Nigeriassa on helppo saada mukaan väkivaltaiseen ääri islamilaiseen toimintaan kristittyjä ja myös länsimaisia arvoja vastaan.

Turvallisuustilanteeseen vaikuttavat myös Pohjois Afrikasta, Mauritaniasta, Tšadista ja Libyasta työttömäksi palaavat taistelijat ja laittomat aseet, jotka virtaavat tuolta alueelta. Nigerian johto tarvitsee tällä hetkellä tukea taistelussaan terrorismia vastaan ja maan olojen vakauttamiseksi.